Arvoisa puhemies, Valko Venäjän presidentti Lukašenka ryhtyi joulukuisten presidentinvaalien jälkeen määrätietoisesti nujertamaan ennestäänkin heikkoa poliittista oppositiota ja riippumatonta tiedonvälitystä.

Lukašenka istuu nyt neljättä kauttaan ja on 16 vuoden aikana osoittanut, että hänen liikahduksensa demokratian suuntaan ovat hyvin kyynistä peliä. EUn asettamat rajoitukset Valko Venäjää kohtaan ovat siten täysin oikeutettuja ja niitä tulisi tehostaa entisestään.